Mielestäni meidän tulisi esimerkiksi harkita siviilimissiota Maliin. On erityisen tärkeää, että rakennamme Sahelin alueen maiden omaa kapasiteettia ja tuemme Sahelilla toimivia alueellisia järjestöjä. Kun ongelmat ovat luonteeltaan alueellisia, on strategiatkin tehtävä alueellisella tasolla. Olen erityisen ilahtunut, että Blaise Compaoré on nyt valittu ECOWASin rauhanvälittäjäksi Malin kriisiin, ja toivon, että maan tilanne palaa pian raiteilleen. Tietysti komission tulee jatkaa erinomaista työtään ja keskittyä etenkin ruokakriisiin, luonnonkatastrofeihin, krooniseen köyhyyteen sekä pakolaistilanteeseen. On hyvä, että komissio on lisännyt humanitaarisen avun määrärahoja.

Naisille on luotava osallistumismahdollisuuksia, koulutusta ja työtä. Tässä korostuu nimenomaan koulutuksen ja kehityksen ja turvallisuuden yhteys.